Kokouksen tärkeyttä korostaa sekin, että julkisuuspeli kokouksen lähestyessä on kiihtynyt jopa ilmastontutkijoiden mustamaalaamiseen asti. Aikaa ei ole kuitenkaan hukattavaksi, globaalit päästöt pitää kääntää laskuun alle kymmenen vuoden kuluessa.

Päätöksen on katettava kaikki pääkysymykset, sen on oltava sitova, ja siinä on sitovasti määritettävä aikataulu lopullisen kansainvälisen sopimuksen valmistumiselle. Olen iloinen siitä, että ministeri Carlgren myös puhui sitovasta päätöksestä ja sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta. Sopimuksen pitää sisältää pitkän aikavälin päästötavoitteet, mutta vielä tärkeämpää on sopia päästörajat vuodelle 2020. Teollisuusmaiden päästövähennysten on oltava lähempänä 40 prosentin kuin 25 prosentin

Parhaiten osoitamme johtajuutta sitoutumalla nyt 30 prosentin päästövähennykseen vuodelle 2020 ja esittämällä selkeän rahoitustarjouksen kehitysmaille. Kuten ympäristövaliokunta totesi, EUn rahoitusosuuden olisi oltava noin 30 miljardia euroa vuodessa vuoteen 2020 mennessä. Kuten ministeri Carlgrenkin on todennut, lama on tehnyt päästövähennykset halvemmiksi. Tämä tilaisuus täytyy käyttää hyväksi ja nostaa ambitiotasoa. Niille, jotka haluaisivat kyseenalaistaa koko ilmastonsuojelun, haluan muistuttaa että planeetta ei odota. Planeetalle ei voi sanoa ole kiltti, anna vuosi pari lisäaikaa, meillä on lama tai ilmastoskeptikot saivat meidät epäröimään. Ilmastonmuutos etenee fysiikan ja kemian lakien mukaan, ja me kannamme vastuun päätöksistämme ja myös tekemättä jättämisistämme.